Jumalanpilkkalaki periytyy Pakistania 1980 luvulla hallinneen sotilasdiktatuurin ajoilta. Ei ole hyväksyttävää, että lakia käytetään uskonnollisten vähemmistöjen vainoamiseen ja kymmeniä ihmisiä tuomitaan lain perusteella vuosittain kuolemaan. EUn tulee toimia päättäväisesti ja johdonmukaisesti, jotta Pakistanin viranomaiset kumoavat tämän julman lain.